Arvoisa puhemies, toisin kuin monet kollegani, itse toivon, että tämä ei olisi viimeinen puheenvuoroni Euroopan parlamentissa. Haluan lämpimästi kiittää pääministeri Kariņšia hänen energisestä ja positiivisesta puheestaan Euroopan tulevaisuudesta. Oli ilo työskennellä kanssanne täällä kaikki nämä vuodet teollisuusvaliokunnassa, ennen kuin teistä tuli pääministeri. Kun lähdimme tälle kaudelle, päätavoitteemme oli saada Eurooppaan lisää työtä, yrityksiä ja investointeja.

Mutta kansainvälinen kilpailu on kiristynyt, digitalisaatio muuttaa maailmaa. Mihin teidän mielestänne nyt jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin on keskityttävä, jotta voimme vahvistaa taloutta ja kilpailukykyä myös seuraavina vuosina?